Jotta vuoden 2050 hiilineutraaliustavoitteeseen päästään, on varmistettava, että vuoden 2030 tavoitteeseen päästään ja että se on riittävän kunnianhimoinen. Me olemme juuri julistaneet ilmastohätätilan ja te esittelette vuodelle 2030 päästövähennystavoitteen, joka on alle tieteellisen tiedon. Se on aivan käsittämätöntä! Päästövähennystavoitteen pitäisi olla vähintään 65 prosenttia, jotta me olisimme turvallisella tiellä. Ja se on riittämätön myös sen takia, että ohjelma ei sisällä riittäviä keinoja hiilinielujen vahvistamiseen.